Arvoisa puhemies, naisiin kohdistuva väkivalta, varsinkin perheväkivalta, perhepiirissä tapahtuva väkivalta, on useissa maissa vieläkin tabu ja toisissa, useimmissa maissa

Uhrikin haluaa vaieta kohtaamastaan väkivallasta, koska jos oma lähisukulainen on pahoinpidellyt, niin moni uhri mieluummin vaikenee, kuin kertoo asiasta julkisesti tai

Tätä kautta ihmiset huomaavat, että hän ei ole yksin uhri, näitä on paljon, ja että tämä on tuomittavaa. Meidän on toki myönnettävä, että myös naiset tekevät väkivaltaa ja tämä on aivan yhtä tuomittavaa, mutta tällä hetkellä naiset ovat maailman mittakaavassa paljon useammin uhreina kuin miehet, mutta molemmat väkivallanteot, kaikki väkivalta pitää tuomita ja taistella